Arvoisa puhemies, yhdessä minuutissa asioiden kuntoon laittaminen on melko vaikeaa, mutta muutama ajatus kulttuuri ja koulutusvaliokunnan näkökulmasta tähän romanikysymykseen, missä edustaja Járóka on tehnyt erittäin hyvää työtä.

He ovat Euroopan unionin täysivaltaisia jäseniä. Heillä myös pitää olla täysivaltaiset oikeudet, ihmisoikeudet sanan varsinaisessa merkityksessä.

Erottelu ja syrjintä, siitä pitää päästä irti. Pitää luoda todellakin täysivaltaiset mahdollisuudet ja ymmärtää se, että jokainen lapsi ja nuori romani on ainutkertainen yksilö, ainutkertainen Euroopan unionin kansalainen niin kuin me kaikki muutkin.